Talousmetsä takaa elannon, ravinnon, raaka aineen, energian ja virkistyksen sekä villin luonnon.

Eurososialistit ja kaupunkien vihreät olette tervetulleita vieraita suomalaiseen metsään, mutta muistakaa, olette vieraita.

Älkää maksattako hiilivajettanne meillä. Suunnatkaa vaatimuksenne Välimeren maihin, joissa metsät on hävitetty. Markkinaehtoinen vihreän kullan toimiala ei kaipaa sääntelyä tai tukia, vaan vapautta toimia.

Sarvamaan mietinnössä en voi hyväksyä vihreitä utopioita, sääntelyä enkä EU tukia. Kokonaisuus on kuitenkin tasapainoinen ja hyväksyttävissä.